Tutkintakomitean työ paljasti systemaattisen ja vakavan ihmisoikeuksien polkemisen kidutusta, murhia, raiskauksia, pakkoabortteja ja uskonnollisin ja poliittisin perustein kohdistunutta vainoa, mielivaltaisia pidätyksiä, vankileirien käyttöä ja sananvapauden kieltämistä.

Nyt koko muun maailman on oltava yhdessä rintamassa, kansainvälisen yhteisön tulisi nyt reagoida vahvasti.